pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan tänään kahdeskymmenestoinen viidettä kaksituhattaviisitoista

kello kolmetoista viiteentoista pidettävään